toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia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

arvoisa puhemies tässä esityksessä todellakin halutaan tehdä väliaikaisia muutoksia joitten tavoitteena on yksinkertaistaa työttömyysturvan säännöksiä ja keventää myöskin etuushakemuksien käsittelyä ja sitä työmäärää mikä näissä on ja arvoisa puhemies täytyy todeta todeta että tällä hetkellä meillä sitten alkaa näkymään ne ruuhkat mitä tuolla työttömyysetuuksien käsittelyssä on ja oppositio on patistellut hallitusta useaan otteeseen että on pidettävä huoli siitä että resursointi on riittävää jotta näitten erilaisten hakemusten käsittelyssä ja sosiaaliturvaetuuksien ja työttömyysturvaetuuksien saamisessa ei tulisi pitkiä katkeamia lisäksi on huomioitava se että tällä hetkellä monet ruoka apua jakavat seurakunnat ja myöskin järjestöt ovat huomanneet sen että merkittävä määrä näitten ruoka apuhakemusten ja jonojen muodossa on tullut ja

nähdä se tarve mikä on ihan sillä suoralla ruoka avulla toivoisinkin ja kristillisdemokraatit ovat tästä jo aiemmin esittäneet toivomuksensa että hallitus lisäisi näille järjestöille ruoka apua jakaville järjestöille lisätalousarviossa tukea jotta he voisivat tämän suoran avun olla toimittamassa näille perheille ja ja yksityisille ihmisille jotka tällä hetkellä ovat todellakin omassa elämäntilanteessaan kaikkein vaikeimmassa hetkessä arvoisa puhemies täällä myöskin odottelemme mitä hallitus nyt sitten on päättänyt ravintoloitten ja myöskin kahviloitten ja vastaavien tukipaketista sekä talousvaliokunta että perustuslakivaliokunta ovat edellyttäneet että ravintola alaa tulee selkeästi omalla korvamerkityllä tuella olla tukemassa tietysti kun nyt näköpiirissä on että ensimmäinen kuudetta vähitellen tätä yhteiskuntaa ruvetaan

lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi tällä on todella pitkän aikavälin vaikutuksia ja siksi kaikki mahdollinen esimerkiksi palkkatuen muodossa tulisi tehdä

edustaja essayah kävi läpi tämän esityksen perusteita tässähän tehdään vain väliaikaisia muutoksia nimenomaan työttömyysturvan käsittelyjen nopeuttamiseksi ja nämä ovat enemmän kuin tervetulleita ja perusteltuja tässä tilanteessa kiitos näistä maamme hallitukselle lomautukset esimerkiksi ovat kuukaudessa lisääntyneet noin sadallatuhannella nyt jo yli satakuusikymmentätuhatta suomalaista työntekijää on lomautettuna ja tilanne on erittäin

myös työttömyys on on lisääntynyt viime kuukauden aikana ja ja näihin pitää reagoida nopeammin ehkä sellainen huomionarvoinen asia tässä koronakriisissä on myös se että kun aiemmin lomautukset kohdistuivat suomessa pääasiassa yli viisikymmentä vuotiaisiin niin tällä hetkellä tyypillinen lomautettu on nuori alle kolmekymmentä vuotias suomalainen työntekijä ja ja on myös syytä laittaa laittaa merkille he ovat vasta työuransa aivan alkuvaiheilla myös suomen vienti romahti huhtikuussa vienti on hyvinvointiyhteiskuntamme rahoituksen yksi kivijalka ja se pitää saada myös mahdollisimman nopeasti elpymään ja satsauksia pitää kohdentaa koulutukseen täsmätoimia myös lomautetuille ja työttömiksi joutuneille suomen yrittäjien mukaan seitsemänkymmentäviisi prosenttia eli kolme neljästä on nyt jo ongelmissa koronan takia takia ja tilanne pahenee lähiviikkoina noin puolet kertoo tarvitsevansa nimenomaan suoraa tukea maksuvaikeuksia on joka viidennellä yrityksellä ja alasajoa pohtii joka kymmenes suomalainen yritys ja noin joka kymmenes suomalainen yritys on myös konkurssiuhan alla vain yksi kolmannes suomalaisista yrityksistä

kun tuota tukea ei ole näkynyt eikä kuulunut niin tällä hetkellä monet ravintolat ja kahvilat ovat vakavissa ongelmissa on jo kyse siitä pystytäänkö näitä yrityksiä pelastamaan lainkaan ratkaisevaa tästä kriisistä selviytymisessä on se missä kunnossa suomalaiset yritykset pääsevät ulos covid yhdeksäntoista kriisistä vai pääsevätkö lainkaan tämä on hyvin keskeisen tärkeä kysymys koko hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden näkökulmasta

arvoisa herra puhemies ihminenhän tunnetusti inhoaa byrokratiaa ja paperisotaa no tässähän on törmätty tähän paperisotaan ja byrokratiaan hyvinkin paljon ja on hyvä että tätä nyt helpotetaan hallitus olisi voinut vähän nopeamminkin toimia se on totta jokaisella ihmisellä yrittäjä tai on palkansaaja ne ne laskut kuitenkin tulevat maksuun ja on äkkiä ongelmissa laskut ulosotossa ja muuten ja on tosi tärkeätä että äkkiä saadaan tämä asia kuntoon totta kai olisi toivonut ja joitakin tämmöisiä pieniä asioita on noussut myös esille että jos vaikka yritys lomauttaa ison määrän henkilöitä kerralla niin esimerkiksi työvoimapoliittisia lausuntoja ei kerralla voitaisi antaa kaikista henkilöistä tämmöisiä kysymyksiä on noussut esille hyvä että sitä asiaa on nyt viimein ruvettu saamaan kuntoon nopeus on valttia turhaa byrokratiaa

arvoisa herra puhemies lomautettujen ja irtisanottujen määrä kasvaa nyt poikkeuksellisen paljon on tärkeää miettiä miten etuuksien maksun viivästyksiltä voidaan välttyä sosiaali ja ja terveysvaliokunta pitää mietinnössään tärkeänä että työttömyysturvan toimeenpanon sujuvoittamista ja nopeuttamista edelleen jatketaan selvittämällä miten tulorekisterin tietoja voidaan nykyistä paremmin käyttää hyväksi toimeenpanossa olen valiokunnan kanssa tästä ihan samaa mieltä tulorekisteri ja tilitiedot tulisi saattaa automatisoiduksi viime hallituskaudella esitettiin että kela olisi saanut tilitiedot sähköisesti käyttöönsä etuuksiaan hakevien kansalaisten kannalta vaivattominta olisi että kela voisi etuuspäätöstä tehdessään käyttää asiakkaan tilitietoja hänen suostumuksellaan kun koronakriisi on ohi tulisi tarkastella uudelleen tilitietojen tiedonsaannin yksinkertaistamista tulorekisteriin yhdistettynä hakijan tilitietojen saaminen voisi mahdollistaa jopa tukipäätösten automatisoinnin ennen pitkää

arvoisa puhemies se on hieno asia että valiokunnissa on pystytty niin hyvässä yhteisymmärryksessä näitä vaikeita asioita käsittelemään kun tässä nyt puhutaan lomautetuista ja työttömistä niin valitettavasti tämä ongelma ei ihan nopeasti tule korjautumaan ja sen vuoksi hallitukselta odotetaan edelleenkin toimia erityisesti tuo ravintola ala huolestuttaa on on todella suuri riski että meillä ihan lähiaikoina nähdään konkursseja ja ja sen jälkeen työllisyyden palaaminen tälle alalle on hankalaa ja erityisesti näiden yrittäjien tilanne tilanne on hankala tämä esitys on yksimielisesti käsitelty ja tästä myös valiokunnalle kiitos

on ollut meillä paljon hyviä esityksiä hallitukselta jo aikaisemmin joissa on tuettu yrityksiä ja yrittäjiä mukaan lukien yksinyrittäjiä ja joissa kaikissa on haluttu tietoisesti tulla vastaan tässä haavoittuvassa tilanteessa minkä tämä koronapandemia on aiheuttanut tässä on nyt hyvä esimerkki niistä esityksistä joita hallitus on myöskin tehnyt joissa tullaan työntekijöitä vastaan jotka ovat joutuneet lomautetuksi tai muuten muuten työttömäksi hankalaan tilanteeseen ja tässä on haluttu nyt selkeästi vahvistaa työttömyyskassojen operatiivista toiminnallisuutta ja helpottaa niin sanottua byrokratiaa täällä oppositio viittasi siihen että työttömyyskassoissa on vielä isoja jonoja on mutta on meillä esimerkkejä myöskin tilanteista joissa kassa on toiminut poikkeuksellisen sujuvastikin anomus muutaman päivän sisällä on tämä tuki tuki saatu eli tämä tilanne vaihtelee vähän alueittain eräs seikka tässä pistää ehkä jonkin verran silmään ja se on se että kun siinä alkuperäisessä hallituksen esityksessä oli tätä harkinnallisuutta joka on aina näissä työttömyysturvapäätöksissä hyvin keskeinen elementti haluttu sitäkin vielä sillä tavalla löystää että olisi poistettu tätä harkinnallisuutta niin että olisi kyetty entistä tehokkaammin toimimaan tässä kriittisessä tilanteessa ja auttamaan aidosti ihmisiä niin niin nyt tässä prosessissa ilmeisesti tämä harkinnallisuus jollain tavalla jäi vielä elämään ja siinä suhteessa ehkä olisi voinut vielä pykälän verran

arvoisa herra puhemies tämä tiukka aikarajoite vähän jätti puheen kesken joten palaan vielä muutamalla sanalla tähän yritysten tukalaan tilanteeseen se ei toki ole tällainen kuin hallituspuolueista annetaan ymmärtää että yrityksiä olisi tuettu hyvin tässä kriisissä kun yrityksiä kentällä kuuntelee kyllä ne ovat enempi kuin pettyneitä siihen

miten heitä on tässä tilanteessa kohdeltu yritykset nimenomaan olisivat tarvinneet tukea kiinteisiin juokseviin kuluihin kuten vuokrakuluihin sähköihin erilaisiin tämäntyyppisiin menoihin ja niihin näitä tukia ei ole kohdennettu vaan hallitushan on käyttänyt esimerkiksi business finlandia ja tehnyt sen nimenomaan niillä business finlandin aiemmilla kriteereillä kun kokoomus omassa kokoomus omassa esityksessään esitti lisää rahaa yrityksille ja

me emme olisi jakaneet niitä business finlandin lainsäädännön ja ja kriteerien mukaan vaan nimenomaan meidän vastalauseessa kerrotaan että meillä business finland olisi vain kanava näiden jakamiseen ja näin olisimme saaneet sen tuen ohjattua nopeammin näille näille yrityksille

tuetaanko ravintoloita ja kahviloita ja millä tavalla niitä tuetaan jos hallitus niitä on tukemassa eduskunta on kuitenkin yksimielisesti edellyttänyt että tällainen tukipaketti pitää tuoda ja näitä menetyksiä pitää kompensoida kahviloille ja ravintoloille ja itse olen ajatellut myös niin että olisi ollut perusteltua jo tässä vaiheessa näitä ravintoloiden ja ennen muuta pienten lounaskahviloiden ja lounaspaikkojen sulkuja lähteä pikkuhiljaa hallitusti purkamaan meillä olisi paljon sellaisia pieniä lounaspaikkoja kuten teidenvarsien huoltoasemien kahviloita joita voitaisiin tässä tilanteessa täysin turvallisesti avata tietyillä rajoitteilla esimerkiksi niin että yrityksen yrityksen tiloissa voisi olla sisällä vain tietty asiakasmäärä

riittämään näiden yritysten pelastamiseen ja näiden työpaikkojen pelastamiseen ja tämä voi olla sellainen lasku jota maksetaan vielä

todellakin edustaja kiljunen tuossa kehui hallitusta yritystuista ja siitä olen kyllä ihan eri mieltä niin kuin ravintoloitsijat voivat tuota kuunnellakin tosin minun on pakko nyt ihmetellä taas kerran edustaja heinosta me puhumme tässä ihan selkeästi jostain muusta asiasta kuin yrityksistä ollenkaan me puhumme työttömyysturvan jutusta emmekä yrityksien tuskasta koska ne ovat ne pykälät niinhän ne tulevatkin mutta eikö nyt voitaisi puhua oikeasti ei meidän tarvitsi täällä aina kuunnella samoja saarnoja joka ikisessä kohtaa pysyttäisiin oikeasti siinä asiassa mistä

mutta tästä työttömyysturvasta mistä oli puhettakin on nyt äärettömän tärkeää minun mielestäni ottaa huomioon se asia että aika monessa suomalaisessa järjestelmässä on kyse veroista tai mistä tahansa tehdään äärettömän tiukka siitä linjasta kun pelätään että tulee väärinkäytöksiä tai annetaan liikaa rahaa tällä hetkellä kuitenkin kaikki kassat ja työttömyyspaikat mistä rahaa anotaan ruuhkautuvat niin pahasti että nyt minä olisin sitä mieltä että pakko ottaa sitä rahaa vähän helpommin jakoon niin ettei tuijoteta niin tarkasti sitä hommaa että jos se menee väärin niitä pystytään kuitenkin kelan kautta perimään myös myöhemmin takaisinkin nyt aika paljon käytetään monessa jutussa aikaa siihen että varmistetaan että se ihminen ei missään nimessä saa nyt edes yhden yhtä päivää työttömyyskorvausta liikaa ja sen ajan ajan takia sitten pyydetään lisäselvityksiä ynnä muita vastaavia edustaja koponen tuossa aikaisemmin puhui näitten järjestelmien hyväksikäytöstä että pystytään katsomaan katsomaan suoraan tulorekisteristä esimerkiksi tuloja ja tällaisia ja niin kuin edustaja reijonenkin puhui että näitä massalomautuksia kun tulee niin pystyttäisiin yhdellä paperilla hoitamaan isompi määrä koska nyt on äärimmäisen iso ongelma siinä että monella meinaa se

ottaa vaikka sitten niitä surullisenkuuluisia pikavippejä sen takia että pystyy jääkaappiin hommaamaan muutakin kuin sen valon kiitoksia

arvoisa puhemies edustaja kiljusen puheenvuoron innoittamana jos näin sanoisin päätin käyttää tämän puheenvuoron missä hieman valotan tämän asian valiokuntakäsittelyä kun tämä oli meillä lähetekeskustelussa ja meillä oli alkuperäinen hallituksen esitys niin siinä oli mukana pykälät kolme ja neljä kolmannessa pykälässä olisi luovuttu väliaikaisesti työttömyysturvan jakamisessa harkinnanvaraisuudesta ja neljännessä pykälässä työttömyysturvan osittamisesta rahallisesti kysymys oli arviolta kahdeksan viiva yhdeksän miljoonan euron suuruudesta eli se alkuperäinen esitys olisi tullut niin paljon enemmän maksamaan kelalle tai toisinpäin työttömät olisivat saaneet niin paljon enemmän kela puuttui hyvin voimakkaallakin kannanotolla tähän johon silloin myös esittelevä ministeri pekonen totesi että kelan kannanotto on varteenotettava ja kun sitä sitten valiokunnassa käsiteltiin niin itse asiassa kela kannanotossaan puuttui vähän eri asiaan puuttui siihen että kela tahtoisi tähän tiettyä odotusaikamuutosta jolloin saataisiin nämä asiat sujumaan paremmin ja kun se taas katsottiin tämän itse asian kiireellisyyden takia sellaiseksi että siihen ei voida mennä niin itse asiassa sanon nyt suoraan kelalle annettiin periksi siinä että poistettiin pykälät kolme ja neljä

arvoisa puhemies edellisessä puheenvuorossa viittasin siihen että hallitus yritystoiminnan tukien lisäksi on tässä koronatilanteessa tullut myöskin työntekijöitä työttömäksi joutuvia työntekijöitä vastaan mikä nyt tässä esityksessä meillä on varsinaisesti esillä edustaja timo heinonen tässä kuitenkin omassa puheenvuorossaan viittasi kahdeskymmenesneljäs kolmatta kokoomuksen tekemään eriävään mielipiteeseen koskien yritystukia joita on annettu business finlandin kautta ja viittasi tietysti siihen että business finlandin kriteerit ovat tähän kehittämistoimintaan

kolmatta käytetty puheenvuoro jossa todetaan näin hallitus ehdottaa business finlandin tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan valtuuteen valtuuteen sadanviidenkymmenen miljoonan euron lisäystä kokoomuksen arvion mukaan varaus on riittämätön ja siksi kokoomus esittää määrärahan korottamista kolmeensataan miljoonaan euroon kokoomus tukee hallitusta tavoitteessa tukea yrityksiä selviämään koronaviruksen aiheuttamista liiketoiminnan laajoista ja vakavista

vaurioista on hyvä että business finland on jo ehtinyt tekemään ensimmäiset avustuspäätökset hädässä oleville yrityksille teidän eriävässä mielipiteessä ei ole sanaakaan niistä business finlandin kriteereistä joihin te olette toistuvasti viitanneet tässä jatkossa olkaa kirjaimellisesti niiden esitysten takana joita te täällä

kokoomus on esittänyt ja edustaja kiljunen nyt lainasi yhden pätkän jätti kuitenkin kertomatta sen isomman kokonaisuuden suora lainaus kokoomuksen vastalauseesta kokoomus esittää business finlandille kahdensadan miljoonan euron lisärahoitusta jaettavaksi ravintoloille ja kahviloille uutena erillisenä suorana tukirahana rahoituksen perusteena tulee olla säädettyjen rajoitusten vaikutusten kompensointi yrityksille

laveaan tulkintaan koska ohjeistus ei näytä olevan riittävää on hallituksen viipymättä päivitettävä lainsäädäntö mahdollistamaan aidot suorat koronatuet pahiten rajoituksista kärsiville yrityksille näin kokoomus on esittänyt ja kokoomuksen mallissa nimenomaan

arvoisa puhemies en todellakaan pitkitä tätä keskustelua edustaja heinonen on taitava puhuja ja hän lähestyy totuutta kierrellen ja kaarrellen ja sieltähän saattaa totuuden siemenkin löytyä kun sitä oikein hakee te siteeraatte aivan toista kohtaa kokoomus on tehnyt tässä matkan varrella useita eriäviä mielipiteitä minä siteerasin sitä eriävää mielipidettä joka oli se lähtökohta silloin kun te ehdotitte business finlandille reilua tukea kaksinkertaista tukea siihen nähden mitä hallitus on tehnyt ilman että mainitsitte sanaakaan näistä kriteereistä

lakiesitykseen vielä kommentoitavaa tässä edustaja linden kävi läpi tämän lainsäädäntöprosessin ja valitettavasti tosiaan siellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli tämä alkuperäinen hallituksen esitys osittain vesitetty ilmeisesti todellakin niin kuin linden kuvasi kelan kelan suunnasta oli tämä tämä paine tullut ja ei nyt mennä sen enempää politiikkaan mutta tiedämme kyllä hyvin mikä puolue siellä siellä vaikuttaa ja sen puolueen edustajia salissa tai yksi mutta mutta tähän asiaan vielä tässähän tosiaan niin kuin linden totesi työmarkkinatuen tarveharkinta jää ja myös se osittamismahdollisuus jää eli käytännössä tullaan tilanteeseen jossa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat joutuvat vielä tämän tarveharkinnan piirissä olemaan tänä poikkeusaikanakin esimerkiksi peruspäivärahan saajiin joilla työssäoloehto täyttyy tarveharkintaa ei sovelleta työmarkkinatuen saajiin sovelletaan ja se jätettiin tässä mietinnössä tähän lakiin

esimerkiksi tähän tarveharkintaanhan otetaan huomioon työttömyysaikaa edeltäviäkin tuloja jotka jaksotetaan sitten sitten vuoden mittaan plus vanhempien tulot voivat vaikuttaa niin että työmarkkinatukea voidaan viisikymmentä prosenttia leikata että minusta jos kustannusvaikutus oli tämä lindenin mainitsema kahdeksan viiva yhdeksän miljoonaa on tällaisessa tilanteessa aika hävytöntäkin että että kaikkein heikoimmassa asemassa oleville yhdeksän miljoonaa enempää suoda kaiken kaikkiaan nythän meidän tulisi voimakkaasti kysyntää elvyttää nimenomaan näitten olemassa olevien etuuksien muun muassa työttömyysturvan eri etuuslajien kautta ja valitettavasti nyt sitten ilmeisesti kelan paineissa tämä lakiesitys meni meni huonoon suuntaan

puhemies kun tässä on irtiottoja tullut vähän asiasta sivuun muualle päin niin täytyy korostaa sitä yhteistä näkemystä joka on on ollut näistä työttömyysturvajärjestelyistä niiden rahoittamisesta menettelyjen keventämisestä ei pelkästään täällä eduskunnassa vaan vaan myöskin työmarkkinaosapuolten välillä se on yksi tärkeä osa tätä koronakriisin pelastusta että nämä välittömät työllisyysvaikutukset ovat jääneet pienemmiksi kuin pelättiin ainakin tähän saakka ja on syytä jatkossakin pitää huolta siitä että lomautusaikoja saadaan minimoitua niiden pituutta ja ja suoria irtisanomisia suoria työttömyysvaikutuksia vähennettyä myöskin yritystukien eduskunnan päätöksenteko oli yksimielistä näitä kokoomuksen kirjauksia täällä on mainittu mutta paljon vaikuttavampaa on se että koko valtiovarainvaliokunta yksimielisesti ja myöskin eduskunta siihen yhtyen edellytti ponnellaan että valtioneuvosto valmistelee pikaisesti muutokset näihin yritystukikriteereihin jotta jotta niissä painottuvat sitten vahvemmin taloudelliset vaikutukset se miten mahdollisuudet jatkaa yritystoimintaa ja työllisyyden edistäminen varmistetaan tämä on nyt koko eduskunnan tahto ja

osin myös elyjen jakamaan yritystukeen on tulossa asetusmuutoksia ja korjauksia ja toinen puoli sitten on tämä ravintoloiden tuki siihen on sekä perustuslakivaliokunnan että talousvaliokunnan lausumat taas yksimielisesti toisen lisäbudjetin yhteydessä valtiovarainvaliokunnan mietinnössä johon eduskunta yhtyi valiokunta viittaa eduskunnan hyväksymiin lausumiin siis sekä talousvaliokunnan että perustuslakivaliokunnan joissa korvaamiseen liittyvän selvityksen tekemistä valiokunta kiirehtii toimenpiteitä ravintolayrittäjien toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tätä koskevat esitykset ovat todennäköisesti jo tällä viikolla

olisin myös itse valtiovarainvaliokunnan jäsenenä halunnut alleviivata sitä että pidän erittäin merkittävänä että hallitus on ripeästi pystynyt tuomaan näitä toimia ja että koko eduskunta myös yksimielisesti on tiettyjä epäkohtia

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa puhemies koronavirusepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja kansalaisten liikkumista koskevien rajoitusten vuoksi tarvitaan liikennealan lainsäädäntöön väliaikaisia muutoksia tavoitteena on suojata ikäihmisiä ja riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä helpottaa kansalaisten ja yritysten toimintaa poikkeusoloissa sekä turvata kuljetusten toimiminen aloite nyt esitettäviin väliaikaisiin poikkeuksiin lainsäädännössä on tullut kansalaisilta sekä toimialan yrityksiltä järjestöiltä ja viranomaisilta lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne on tarkoitettu väliaikaisiksi arvoisa puhemies esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä muutoksia kuuteen tie ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskevaan lakiin ajokorttilain muutoksessa ehdotetaan että yli seitsemänkymmentä vuotiaiden ajokortin uusimista ja liikenneopettajan lupaa koskeva lääkärintodistus voidaan toimittaa poliisille viimeistään lokakuun lopulla tämä koskee myös kuorma auton ja linja autonkuljettajan ajo oikeuden ja taksinkuljettajan ajoluvan uusimista koskevan lääkärintodistuksen toimittamista tieliikenteen ja rautatieliikenteen ammattipätevyyksien osalta niiden voimassaolo jatkuisi lokakuun loppuun saakka rautatieliikenteen kuljettajan lääkärintodistuksen esittämistä siirretään myöhemmäksi ellei rautatielääkäri ole edellyttänyt tavanomaista useammin tehtävää lääkärintarkastusta merenkulun ammattipätevyyttä kuten pätevyyskirjojen lisäpätevyyskirjojen ja luotsilupakirjojen voimassaoloa jatketaan kuudella kuukaudella uudistamispäivästä pätevyyksiä koskevat asiakirjat voi toimittaa liikenne ja viestintävirastolle ja pätevyyteen liittyvän näyttökokeen voi suorittaa viimeistään huhtikuun loppuun mennessä alusrekisterilain muutos mahdollista jäljennöksen toimittamisen aluksen saantotodistuksesta alkuperäisen asiakirjan sijaan määräaika poikkeukselle päättyy lokakuun lopussa merenkulun alusten turvatarkastuksen osalta liikenne ja viestintävirasto voi valtuuttaa hyväksymänsä luokituslaitoksen toimittamaan aluksen turvatarkastukset sekä antamaan siitä todistuksen nämä tarkastukset kohdistuvat ulkomailla oleviin suomalaisiin aluksiin väliaikainen valtuutus on voimassa enintään joulukuun loppuun saakka lakimuutoksella mahdollistetaan väliaikaisesti myös joukkoliikenteessä tie ja rautatieliikenteen aikataulu ja reittimuutoksista ilmoittaminen viiden päivän kuluessa nykyisen kuudenkymmenen päivän sijaan tämä helpottaa joukkoliikenteen suunnittelua ja mahdollistaa liikennöinnin supistamisen mutta myös laajentamisen koronavirusepidemian hellittäessä arvoisa puhemies ehdotetut lakimuutokset vähentävät ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien tarvetta liikkua ja asioida toisten ihmisten kanssa koronavirusepidemian aikana terveystarkastuksista aiheutuva terveydenhuollon kuormittuminen vähenee muutokset helpottaisivat yritystoiminnan keskeytyksetöntä jatkamista ja keventäisivät yritysten hallinnollista hallinnollista taakkaa poikkeusolojen aikana usealla toimialalla kuten meriliikenteen rahtikuljetuksissa maanteiden tavarakuljetuksissa ja ajo opetuksessa puhumattakaan taksiliikenteestä ja linja autoliikenteestä lakimuutokset turvaavat yhteiskunnan kannalta välttämättömien meri tie ja ja rautatiekuljetusten jatkuvuutta ja suomen huoltovarmuutta kuten tiedetään suurin osa suomen sisäisestä tavaraliikenteestä hoidetaan maanteitse mutta ulkomaankaupassa merkittävin kuljetusmuoto on merenkulku ehdotetuilla lakimuutoksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen johtuen muun muassa esitettyjen poikkeusten lyhyestä kestosta liikenne ja viestintävirasto traficom seuraa poikkeusten toteutumista ja vaikutuksia myös liikenneturvallisuuden osalta traficom laatii selvitysraportin puoli vuotta poikkeusolojen päättymisen jälkeen arvoisa puhemies euroopan komissio on suhtautunut myönteisesti näiden määräaikojen jatkamiseen ja muutkin eu jäsenmaat ovat toteuttaneet joustoja sen lisäksi eu komissio on julkaissut niin sanotun relief paketin esitetään vielä lisää joustoja asiaa koskeva e kirje on ministeriössä vielä valmisteilla mutta on tulossa eduskuntaan varsin pian lähtökohtana on kuitenkin sen jälkeen kun oikeuskanslerinvirasto suomen johtavin juridinen asiantuntija ja thl suomen johtava terveyden asiantuntija katsoivat että katsastusten lykkäämiseen ei ole aihetta kun virustilanne on hallinnassa että emme ole pitäneet sitä tarkoituksenmukaisena myöskään eu tasolla suomalaiset katsastusasemat ovat luoneet palvelut joilla riskiryhmään itsensä kokevat voivat antaa ajoneuvon katsastettavaksi käymättä itse asemalla

ihan ilmaisena ideana myöskin ehdotan että tätä palvelua voisi tarjota jopa ilman lisämaksua ala on hienolla tavalla vastannut ihmisten pelkoihin entistä paremmalla

arvoisa puhemies aivan niin kuin ministeri sanoi tämän esityksen voisiko sanoa pihvi on todellakin se että tällä pyritään suojaamaan erityisesti riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä ja helpottamaan heidän arkeaan ja esitys sisältää lähinnä määräaikoihin ja toimitettaviin asiakirjoihin liittyviä muutoksia tie ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua koskeviin säännöksiin ministeri nostikin esille tämän katsastusproblematiikan ja siihen ovat monilla paikkakunnilla vastanneet myöskin vapaaehtoistyötä tekevät järjestöt ja yksittäiset ihmiset jotka ovat halunneet auttaa riskiryhmiin kuuluvia lähimmäisiään ja ja todellakin autojen katsastukset on saatu sillä tavalla toimitettua katsastusasemilla varmasti näitä välimatkoja pystytään hyvinkin noudattamaan jos näin halutaan covid yhdeksäntoista tartuntatautiepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja liikkumista koskevien rajoitusten vuoksi tarvitaan liikennealan lainsäädäntöön näitä väliaikaisia muutoksia joilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa ja turvataan myöskin sitten kuljetusten toimiminen siinä mielessä nämä ovat kannatettavia ja ja tärkeitä viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies haluan antaa kiitosta liikenneministeri timo harakalle hyvistä esityksistä ja toimista tämä on nimenomaan toimenpide jolla

pyritään nyt välttämään näiden lääkärintodistusten määräaikaisilla väliaikaisilla muutoksilla tässä keskustelussa ministeri nosti esille myös tämän katsastuskysymyksen joka suomessa jo hetki sitten oli aiemmin esillä ja nyt myös eussa on noussut noussut esille niin kuin edustaja essayah toi esille meillä on löytynyt aika hyviä ratkaisuja kansallisesti tähän tähän tilanteeseen ja nyt kun tartuntatilanne näyttää tämännäköiseltä ministerin ratkaisut ovat olleet aivan perusteltuja tässäkin tulokulmassa edustaja essayah puhui vapaaehtoisista jotka ovat hoitaneet katsastuksia mutta itse asiassa tämä on luonut myös hyvää uutta palvelua meidän yrityksillemme aika monet huoltamot ovat lisänneet palveluitaan niin että auto haetaan kotoa tehdään vielä määräaikaistarkastus käydään katsastuksessa ja palautetaan kotiin ja jos tälle huollolle ei ole ollut tarvetta niin meillä myös lukuisat katsastuskonttorit ovat tarjonneet tällaisen hakupalvelun että auto haetaan haetaan asiakkaan kodin kodin pihasta ja palautetaan sinne katsastettuna erinomaista hyvää

ja ja yleensäkin niille jotka näitä palveluita joustavasti tarvitsevat minun mielestäni tässä on hyviä esityksiä joilla joilla pystytään eteenpäin menemään ja pitää muistaa tietysti se että myös katsastusasemat osittain vastaavat meillä

arvoisa herra puhemies arvoisa ministeri korona vaikuttaa liikenteeseen ja samalla myös kuljetuksiin tavarat eivät liiku ja ihmiset eivät liiku ellei ole kuljettajia näin se vain on on järkevää että näitä kuljettajien ammattipätevyysjuttuja papereita ja muita nyt ei hirveällä kiireellä tarvitse koronan aikana toimitella ja ja taitaahan olla niinkin että näitä kurssejakaan ei nyt korona aikana ole ollut eikä niitä ei ole voinut suorittaa eli on järkevää että aikatauluun tulee jonkinlaista järkevyyttä

olisi kiva nähdä joskus myös semmoinen asia että veroista ynnä muista mitä peritään liikenteestä ja autoilijoilta ja semmoisilta korvamerkittäisiin tiestön ja väylien hoitoon toivoisin näkeväni joskus vielä enemmän siihen panostusta

arvoisa herra puhemies hallituksen esityksen tarkoituksena on helpottaa kansalaisten ja yritysten toimintaa sekä turvata kuljetusten toimivuus koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa tässäkin esityksessä tärkeimpänä ohjenuorana on riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden suojeleminen vähentämällä ihmisten tarvetta liikkua estämme tehokkaasti viruksen leviämistä ajokorttilakiin esitetään väliaikaista muutosta niin että ajokorttia uusittaessa voitaisiin toimittaa vasta myöhemmin lääkärin tapaaminen voitaisiin näin siirtää turvallisempaan ajankohtaan samalla perusteella esitetään ammattipätevyyksien voimassaololle kuuden kuukauden jatkoaikaa joukkoliikenteen aikataulu ja reittimuutoksista on pitänyt ilmoittaa kuusikymmentä päivää etukäteen koronavirusepidemia on vähentänyt joukkoliikenteen käyttöä huomattavasti hallituksen esityksessä kuudenkymmenen päivän ilmoitusaikaa lyhennettäisiin merkittävästi tämä helpottaisi joukkoliikenteen sopeuttamista vallitseviin olosuhteisiin arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies kiitän ministeriä asian esittelystä ja ja siitä että esitys on minusta aika tasapainoinen ja siinä on hyvin otettu huomioon myös ne eri näkökulmat mitä tässä salissa on on tämän keskustelun aikana tuotu esille pidän hyvänä että esityksen tavoitteena on ennen kaikkea suojata riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä tämä näkyy muun muassa ajokorttilain väliaikaisten muutosten kautta ja samoin turvata poikkeusolojen aikana sekä maiden rajojen yli että suomen sisällä tavarakuljetukset mitkä koskevat sekä meriliikennettä että että maatieliikennettä ja ja siihen liittyvää lupalainsäädäntöä herra puhemies täällä on noussut esille myös tämä katsastustoiminnan tilanne ja ja kieltämättä hieman kiinnitin huomiota siinä kohtaa kun tämä hallituksen esitysluonnos julkaistiin että miten se oli sinne sinne kirjattu sisälle ymmärrän toisaalta sen sen lähtökohdan mikä siinä varmasti oli ministeriön valmistelijoiden tavoitteena kun pohdittiin tätä onko järkevää tuoda katsastustoimintaan tämän kevään ja kesän osalta tiettyjä poikkeuksia mutta kuten myös täällä esityksessä on nyt hyvin tuotu esille niin käytännössä kuitenkin katsastuskonttorit ja katsastusalan toimijat ovat pystyneet hyvin laajasti jo huolehtimaan asiakkaiden turvallisuudesta ja näistä turvaväleistä ottaen vielä huomioon sen että tässä luonnoksessa tämä

kuitenkin se joustovara olisi jäänyt tosiasiassa aika pieneksi ja ja siksi minusta täällä esityksessä on myös hyvin kuvattu ne perusteet että minkä takia sitten ministeri olette päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun ja itse asiassa pidän tätä ratkaisua erittäin hyvänä ja ja perusteltuna

oltaisiin tuotu merkittäviäkin uusia rajoituksia taas tänne liikennetoimialan sisälle kuitenkin tilanteessa jossa jossa

arvoisa herra puhemies tämä esitys on kannatettava kiitos hallitukselle siitä ja erityisesti

ehdotus jossa ajokorttilakiin esitetään muutosta on on varmasti tässä tilanteessa erittäin paikallaan kansalaisten varsinkin ikäihmisten kannalta eli tämä mahdollistaa ajokortin uudistamiseen tarvittavan lääkärinlausunnon toimittamisen jälkikäteen kuitenkin viimeistään viiden kuukauden kuluessa ajokortin uudistamispäivämäärästä jos ajokortti pitää uudistaa kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä mennessä koronavirusepidemia on johtanut siihen että terveydenhuolto on kuormittunut ja kiireettömiä asiointiaikoja on on vaikea saada yksityiseltä puolelta niitä varmasti saisi mutta siellä se on yleensä huomattavasti kalliimpaa eikä näitä palveluja ole kaikkialla suomessa saatavilla täällä hallituksen esityksessä todetaan että tällä viiden kuukauden liukumalla varmistettaisiin se että terveydenhuolto ei sitten epidemian jälkeen kuormittuisi mutta kannan kuitenkin huolta tästä kuormituksesta koska pidän kyllä aika itsestäänselvänä että kyllä se kuormitus tulee olemaan aikamoinen kun tästä epidemiasta pääsemme ei pelkästään nyt tästä syystä vaan vaan muun muassa sen takia että elektiiviset eli kiireettömät leikkaukset ovat siirtyneet epidemian jälkeiseen aikaan samoin monet pitkäaikaissairauksien lääkäriajat tässä on esitetty huolia että esimerkiksi syöpätutkimuksiinkaan ihmiset eivät ole hakeutuneet ja on mahdollista että näemme jatkossa lisääntyvää sairastuvuutta ja todellakin sitä terveydenhuollon kuormitusta joka tapauksessa tämä esitys on tässä vaiheessa tarpeen ettei kansalaisille tule turhaa painetta lähteä juuri tämän syyn takia nyt terveydenhuoltoon mutta todellakin terveydenhuollon puolella joudutaan joudutaan tätä kuormitusta myöhemmin kyllä

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos ministerille asian esittelystä siitä että hallitus on tuonut tämän hallituksen esityksen tänne saliin itse toivon että tämä saa ripeän käsittelyn ja uskon että se myöskin saa valiokunnassa ripeän käsittelyn ja saadaan mietintö aikaiseksi ja laki voimaan kiitos myöskin koko tälle salille siitä että tämä on saanut yhteistä ymmärrystä ja yhteisen näkemyksen ilmeisesti kaikissa eduskuntaryhmissä se on hyvä merkki siitä että asia on valmisteltu hyvin ja on tärkeä asia tällä muutoksellahan helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa

ja linja autoala ovat erittäin suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä johtuen siitä että käyttöasteet ovat laskeneet erittäin alhaisiksi ja siksi on tärkeää että tässä hallituksen esityksessä kiinnitetään myöskin tähän huomiota itse toivon että myöskin jatkossa tässä ehkä sitten seuraavia tukipaketteja tai muita kun tuodaan voidaan katsoa myöskin miten bussiliikennettä linja voidaan tukea sitten tämä että lääkärintodistukset voidaan toimittaa jälkikäteen on erittäin hyvä asia kaiken kaikkiaan yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaita niin että he eivät joudu kosketuksiin turhan usein eri tahojen kanssa se että täällä kuorma ja linja linja autonkuljettajien ammattipätevyyksien voimassaolo jatkuisi kolmaskymmenesensimmäinen kymmenettä kaksikymmentä asti ilman vaaditun jatkokoulutuksen suorittamista on omasta mielestäni hyvä asia ja kaiken kaikkiaan itse toivon että myöskin kun palaamme korona ajan jälkeiseen elämään erilaisten lupakorttien ja pätevyysvaatimusten aikarajoihin että voisiko niitä ehkä tarkistella höllemmiksi itse toivon niin sitten tämä asia että ajoneuvojen määräaikaiskatsastusten lykkäämisestä luovuttiin on erittäin hyvä että meillä katsastusala itsekin on kiinnittänyt tähän huomiota ja on reagoinut ja tekee uudistustoimenpiteitä arvoisa herra puhemies ihan lopuksi ei liity oikeastaan tähän hallituksen esitykseen mutta kun liikenneministeri on paikalla haluan tuoda sen huolen joka on tuolla itä ja kaakkoisrajalla etenkin tullimiesten taholta tullut esille kun ulkolaista rekkaliikennettä tulee esimerkiksi venäjän puolelta niin miten niitä tarkistetaan minkälaiset ovat suojavarustukset ja niin poispäin tähän ohjeistukseen itse toivon

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on koronavirusepidemiaan liittyvien rajoitustoimien hienosäätöä tärkeitä toimia pienimuotoisia mutta tärkeitä omalla tavallaan haluaisin arvoisa puhemies kiinnittää yhteen seikkaan tässä huomiota ja se on riskiryhmien eristyksissä olon edelleenkin helpottaminen tai se että ei luoda tilanteita joissa he kohtaisivat tarpeettomasti muita ihmisiä tässä on vuotiaiden ajokorttien uusimiseen tehtävästä pienestä hienosäädöstä on tärkeä huomioida yli seitsemänkymmentä vuotiaiden tilanne mutta kun on todennäköistä että koronavirus nyt tulee olemaan pysyvämminkin täällä meidän keskuudessamme niin jossakin vaiheessa me olemme siinä tilanteessa että me joudumme vielä nyansoimaan tarkemmin näitä

tämänhetkinen tilannehan tässä jos kuolleisuustilastoja katsotaan koronaviruksen osalta on se että mediaani ikä kuolleilla on kahdeksankymmentäneljä vuotta ja seitsemänkymmentä prosenttia kaikista kuolleista on yli kahdeksankymmentä vuotiaita eli se keskeinen piikki kriittinen kohta näyttäisi pikemminkin olevan kahdeksankymmentä vuotta kuin seitsemänkymmentä vuotta seitsemänkymmentä viiva seitsemänkymmentäyhdeksän vuotiaita kuolleista on noin viitisentoista prosenttia ja loput ovat sitten alle seitsemänkymmentä vuotiaita kyllä seitsemänkymmentä vuotiaat ovat myöskin riskiryhmää itsestäänselvästi se näkyy näistäkin tilastoista mutta ehkä sittenkin joudumme jossain vaiheessa vähän miettimään sitä miten miten tämä normaali elämä saadaan aikaiseksi koska onhan se nyt kohtuutonta että kun yksinäisyys on on ollut meidän ikäihmistemme kansantauti jo aikaisemmassa vaiheessa

aivan ymmärrettävästi

siihen että tätä eristyksissä oloa entistä enemmän vain edistetään edesautetaan tavallaan vielä suosituksenomaisesti meidän täytyy yrittää miettiä niitä konsteja millä tästä myöskin seuraavassa vaiheessa päästään irti

neljäsataa miljoonaa vuodessa ja sehän näkyi tänä tänä vuonna esimerkiksi asfaltoinneissa niin lähes neljätuhatta kilometriä pintoja on uusittu että kannattaa hallitusohjelma lukea siellä oikeallakin reunalla minusta hyvä valmistelu ministeriltä ja ministeriöltä kaikki nämä ajokorttilain sekä poikkeuslupien muutokset tuodaan nyt sitten kerralla tänne tässähän on hiukan poikettu normaalista säädösten kuulemisesta mutta olennaista tässä on että kumminkin kaikki keskeiset tahot on kuultu ja ja minusta hyvin hyvin huomioitu myös sitten näissä näissä lainsäädäntömuutoksissa ja asetuksissa järkeviä muutoksia niin terveydenhuollon näkökulmasta lisäkuormituksen näkökulmasta kuin sitten myös erityisryhmien työntekijöiden ja ja ikäihmisten osalta osalta ja heidän suojaamisensa osalta tässä koronatilanteessa tärkeintä tässä on tietysti tällä turvataan se että suomessa edelleen kumipyörät pyörivät raiteilla kulkee tavaraa ja myös vesiliikenteessä tavara kulkee ja ja myös sitten se että tällä ei vaaranneta nytten sitten elinkeinojen harjoittamista harjoittamista erityisesti taksiliikenteen ja muitten puolelta hyviä uudistuksia tähän tilanteeseen ja ja hyvä valmistelu no sitten tähän katsastusasiaan siitä on paljon tullut yrityksiltä kiitoksia he ovat oikeasti tähän palvelukonseptiin nyt sitten kiinnittäneet tässä koronatilanteessa huomiota edustaja marttinen minusta hyvin kuvasi sitä minkälaista palvelutarjontaa repertuaaria siellä tällä hetkellä tehdään ja ja myös sitten turvallisuus ja kaikki kaikki puhtauselementit

tämähän olisi tarkoittanut monen katsastuskonttorin osalta kyllä todennäköisesti nurin menoa jos luukut olisi pistetty kiinni ja tietysti nyt nämä sivuraiteet mitä nyt on tässä tulossa arveluttavat mutta minusta hyvä reagointi ministeriltä ja ja tässä nyt ei sen liikenneturvallisuudenkaan osalta olla kyllä mitään ihmeellisiä harppauksia nyt sitten tekemässä kun joku on kysellyt eli on kumminkin lyhytaikaisista ja väliaikaisista toimenpiteistä

hallitus on viime viikkojen aikana tuonut tähän saliin yli sata esitystä ja asetusta vallitsevaan koronakriisiin vastaamiseksi ja on kiitoksen arvoinen paikka että liikenneministeri tuo saliin nyt myös liikennealan lainsäädäntöä väliaikaisesti muuttavan esityksen jolla ennen kaikkea turvataan tie ja raideliikenteen sekä merenkulun jatkuvuutta poikkeusoloista huolimatta se yksi yhteinen tekijä eli suojellaan ihmisiä ihmisiä ja riskiryhmiä kontakteilta en lähde toistamaan kaikkea tässä hyvässä keskustelussa jo esille tuotua jota tämä esitys sisällään pitää totean niin että on hyvä että tässä on paalutettu yhteen useita eri esityksiä pidennetty määräaikoja ajokorttien umpeutumiseen liittyen jotta nyt tällä hetkellä tuota kuormitusta tuolla terveydenhuollon puolella voidaan vähentää ja että nämä tulevat todellakin tässä pakettina eikä kaikki yksittäin esityksinä näin myöskin on sujuvampaa tämän eduskuntakäsittelyn kannalta täällä todella on käyty hyvää keskustelua jota olen tarkkaavaisena kuunnellut ja uskon tämän keskustelun pohjalta että meillä liikenne ja viestintävaliokunnassa on hyvät mahdollisuudet käsitellä tämä esitys hyvässä yhteistyössä sekä myöskin nopeassa aikataulussa niin että saadaan nämä muutokset mahdollisimman pian voimaan olemme jo hieman ennakoineet kun tämä esitys jo tästä itse asiassa kaksikymmentä kirjallista lausuntoa joita pääsemme sitten huomenna valiokunnan kanssa työstämään ja tämä lähetekeskustelu tässä myös toimii hyvänä evästyksenä liikenneturvallisuus on itselleni hyvin tärkeä asia ja on hyvä todeta että tässä esityksen perusteluissa on tuotu esille se että tällä määräaikaisella muutoksella poikkeusolojen aikana ei nähdä vaikutuksia liikenneturvallisuuteen koska tämä on todellakin niin lyhytkestoinen muutokset myöskin liikenne ja viestintävirastolle aiheutuvaa työkuormaa sitten näiden poikkeusolojen jälkeiseen aikaan niinhän se on että nyt tekemättä jätetty odottaa meitä kaikkia tuolla jossain tulevassa mutta kiitos ministerille me teemme

tosiaan täytyy ministerille sanoa että hyvin on homma niin sanotusti pakettiin tehty meille sinne valiokuntaan elikkä me todennäköisesti aika helposti saamme suhteellisen nopeastikin tehtyä salissa on tietysti puheenjohtaja varapuheenjohtajakin paikalla niin samoin puhein en usko että tarvitsee kauheasti painiskella ainoa huoli minkä tuon yksityisten katsastustoimipaikkojen liitto on huolestunut hieman eu artiklan sanamuodosta ja nyt haluan tuoda julki sen että jos ministeri ottaisi sen verran palloa haltuun ja katsoisi ettei vain missään nimessä käy sellainen lapsus että me joudumme nämä katsastusasemat laittamaan kiinni täytyy sanoa että itse en ole rehellisesti sanottuna siihen artiklaan tutustunut niin tarkkaan että voisin sanoa pitääkö paikkansa mutta tällaisen huolen huolen olen kuitenkin kentiltä kuullut kun ala on tietysti omien juttujen takia aika tuttu

on hienoa että noissa korttijutuissa ja näissä tulee joustoa näihin hommiin ammattipätevyyskorttienkaan saamisessa ei ole niin kauhea kiirus tosin olen sitä mieltä että ammattipätevyyskortit voisi lopettaa kokonaisuudessaan koska niiden tarkoitushan on ollut parantaa vaikka liikenneturvallisuutta ja alan alan osaamista mutta todellisuudessa se tekee juuri päinvastoin siitä voin kertoa joskus mutta sen verran ainakin mitä valiokunnan varapuheenjohtaja torniainen otti puheeksi että olisi pitempiä aikoja henkilökohtaisesti omakin kortti tämän nykyisen työn takia on mennyt vanhaksi ja nyt ei ole mitään asiaa sitten muuhun kuin harrastehommiin tuonne isojen autojen rattiin

arvoisa herra puhemies poliisina ollessani käsittelin juurikin näitä ajokorttiasioita ja lupapäätöksiä lääkärintodistuksia ynnä muita pidän todella hyvänä ajatuksena tämän siirtoa mutta pyytäisin arvoista ministeriä huomioimaan sen että tulee ehdottomasti muistuttaa siellä siirtoajan loppuvaiheessa sitten tästä lääkärintodistuksen hankinnasta että ei käy jollekin seniorille sillä tavalla että aika menee umpeen ja hän ei enää muistakaan että olisi pitänyt käydä lääkärissä että otetaan tämä huomioon tässä ammattipätevyyshommassa siirto on varmasti myöskin paikallaan kunhan näitä kyseisiä kurssipäiviä saadaan sitten riittävästi siinä vaiheessa kun alkaa olla vanhenemassa se ammattipätevyyskortti tämä katsastuksen siirto itsekin kävin oman autoni omalla paikkakunnallani katsastamassa ja keskustelin näiden katsastusmiesten kanssa eivät pitäneet sitä tarpeellisena itse tein siinä tällaisia selkeitä huomioita oli huomioitu käsidesi etäisyydet asiakkaat odottivat kohtuullisella ilmalla katsastusaseman ulkopuolella sen oman auton katsastamista ja katsastuksen jälkeen katsastusmies desinfiointiaineella pyyhki myöskin auton ohjauspyörän ja vaihdevivun elikkä kyllä tämä varsin hyvin oli huomioitu en pidä tarpeellisena tällaista katsastusajan siirtoa tässä tilanteessa

kiitoksia edustajille hyvistä ja ja ystävällisistä evästyksistä edustaja reijonen tosiaan poistui olisin myöskin maininnut sen että tällä hallituskaudella pannaan pitkälti toista miljardia euroa teiden päällystyksen lisäämiseen perusväylänpitoon ja se tarkoittaa todella tänä kesänä sitä että kaksi pilkku viisi kertainen on se määrä joka jo budjetissa on todettu että että tulee lisää päällystystöitä viime kesään verraten mutta ei siinä vielä kaikki valmistelemme lisätalousarviota jossa päällystystöihin varataan vielä lisää näitä määrärahoja juuri sen tähden että ne asfalttiautot ovat jo liikkeellä ne saadaan käyttöön välittömästi siellähän ne jo ovat teillä ja kun normaalisti normaalioloissa ne tietyöt ehkä vähän tuppaavat harmittamaan niin ehkä me nyt näemme ne tietyöt merkkinä siitä että elämä jatkuu talous vielä kasvaa jonakin päivänä ja tulevaisuus tulee

tämän covid yhdeksäntoista viruksen osaltahan on sanottava että tilannehan muuttuu on muuttunut koko ajan vielä viikkoja sitten oli tilanne jossa useat ikäihmiset olivat huolissaan tästä katsastusasiasta ja totta kai haluamme palvella kansalaisia ja selvitimme sen että olisiko tässä mahdollisuus joustoihin silloin tuntuu kuin puhuisimme aivan eri ajasta kun puhun vain muutaman viikon takaisista ajoista myöskin vakavasti monet olivat yhteydessä ja esittivät että renkaanvaihtoa pitäisi ehdottomasti lykätä mutta nyt olemme onneksi tilanteessa että on aika yksimielinen näkemys siitä että tilanne on hallinnassa ja tällaisiin toimiin ei ole tarvetta mutta tämä ehkä vastauksena edustaja räsäselle että tavoitteenamme nyt on tietenkin sen tiedon varassa missä nyt olemme jakaa tasaisemmin tätä kuormitusta nyt itse asiassa juuri tällä hetkellä näyttää siltä että julkiselle puolelle saa aika hyvin aikoja jos jos ei ole välttämätöntä lykätä lykätä erilaisia tarpeitaan edustaja kivisaari kysyi liikenneturvallisuudesta johon valiokunnan puheenjohtaja kymäläinen jo vastasikin ei merkittäviä vaikutuksia mutta jos lykkäisimme niitä katsastuksia niin silloinhan meillä olisi teillä useita kuukausia ellei pidempäänkin huonokuntoisia ajoneuvoja ja silloin tilanne olisi aivan toinen tietenkin se myöskin osaltaan hidastaisi autokannan uudistumista joka on myöskin tavoitteenamme nyt näistä eun suunnitellun direktiivin monista huolista mainitsen vain nämä varapuheenjohtaja torniainen kiinnitti aivan oikein huomiota taksialan ja linja autoalan ahdinkoon tämä koskettaa minua joka päivä tietenkin haettavissa on yleisiä yritystukia on joitakin satoja takseja jo auttanut ja onneksi koulukyydit nyt sentään käynnistyvät mutta meidän on pystyttävä pitämään julkisen liikenteen toimintaedellytyksistä huolta ja meidän kaikkien ehkä velvollisuuskin on pyrkiä kaikin keinoin palauttamaan myöskin ihmisten luottamus siihen että julkisella liikenteellä kulkeminen on turvallista se on se on tässä myöskin meidän yhteinen tehtävämme mitä liittyy sitten taas tähän rajaturvallisuuteen niin sosiaali ja terveysministeriö sekä rajavartiosto ovat ohjeistaneet huolellisesti sekä kaikissa satamissa että kaikilla maarajoilla näitä ammattikuljettajia on tietenkin kaikkien yhteinen etu sekä työnantajien että työntekijöiden että että kuljettajat pysyvät terveinä ja että että pyörät pyörivät ja tavarat kulkevat tässä akt ja skal työnantaja ja työntekijäliitot ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja voin ilokseni että terveystilanne tämän yhteiskuntamme avainhenkilöstön osalta on aika hyvä näillä saatesanoilla voinen jättää tämän hallituksen esityksen valiokunnan hyviin käsiin arvoisa

herra puhemies kiitos ministerille että olitte täällä tämän keskustelun ajan ja kiitos erittäin hyvistä ja selventävistä vastauksista haluan vain sen verran kommentoida että todellakin julkiselle puolelle niitä aikoja saa mutta se johtuu aika pitkälti siitä että ihmiset eivät uskalla nyt hakeutua terveyskeskukseen varsinkin monet iäkkäät ihmiset yli seitsemänkymmentä vuotiaat ottavat tämän

on todella suuri ja siihen samaan sumaan tulevat sitten myös nämä ajokorttilausuntojen uudistukset mutta sinänsä olisi hyvä tätä sanomaa viedä että nyt kuitenkin kannattaa käydä se ajokortti uusimassa jo tässä vaiheessa eikä käyttää sitä viiden kuukauden lykkäysaikaa

edustaja kymäläinen vai käyttääkö ministeri esittelypuheenvuoron vai vastaako sitten

arvoisa herra puhemies ja arvoisa liikenneministeri harakka todella ihan jokainen ei ymmärrä mistä on kysymys edes kun puhumme liikennetelematiikasta eli yksinkertaisuudessaan siinä on kysymys tieto ja viestintätekniikasta tämä on todella aika tekninen esitys vähän peruja tuolta historiasta sillä vuodenvaihteessa liikenneviraston liikenteenohjaus ja hallintapalveluissa muutettiin osakeyhtiömuodon myötä vuoden alussa tuhatyhdeksänsataa kaksituhattayhdeksäntoista ei mennä sentään satoja vuosia taaksepäin tässä edustaja essayah otti tämän nimiasian esille ja muistan että tästä on käyty keskustelua ja vielä jos sallitte niin niin sanoisin että hupaisempaa on varmasti lukea näitä käyntikortteja joissa tämän tämän intelligent traffic management finlandin johtajien eri tittelit ovat sitten lueteltuina mutta tämä toisena sivujuonena tässä siis maakuntayhteyden tai maakuntauudistuksen yhteydessä ajateltiin että nämä tehtävät siirtyisivät sitten eteenpäin mutta ne jäivätkin sitten tuonne kaakkois suomen ely keskukselle kun maakuntauudistus ei toteutunut ja sen vuoksi tämä niin sanotusti pieni siirto näiden henkilöiden henkilöiden osalta on tässä tarpeellinen ja kannatettava asia liikenteen ohjauksen ja hallinnan tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää liikenteen päästöjä sekä hyödyntää tieverkkoa tehokkaammin ja tämä liikenteen ohjaus ja hallinta on riippuvainen luotettavasta ajantasaisesta tilannekuvasta liikennejärjestelmästä joka mahdollistetaan tämän tieto ja viestintätekniikan avulla eli telematiikalla tässä lyhyesti

arvoisa puhemies tieliikennelaki tulee muistaakseni aika pian voimaan kun valiokunta sitä mietintöä aikanaan sorvasi en kyllä ollut minulle jäi mieleen sieltä mietinnöstä semmoinen kohta että kun

on vallitseva nopeus ja mitä saa

tämä merkki pitää kiinnittää joko nopeutta mittavaan laitteeseen tai sen välittömään läheisyyteen nyt kun tämä laki tulee voimaan niin mikä teidän arvionne on ministeri tuleeko tätä noudattaa ilmeisesti sitä ei voi suoraan siihen nopeusrajoitusmerkkiin kiinnittää mutta sen välittömään läheisyyteen voi niin että kansalainen oikeasti tietäisi kun näkisi sen nopeusrajoitusmerkin että nyt kannattaa nopeutta vähentää mikä on se oleellinen tekijä liikenneturvallisuuden kannalta tämä on senkin takia tärkeää että jos paljon ajaa niin joutuu monta kertaa tilanteeseen jossa nopeudet vaihtuvat aika paljon jopa meidän pääväylillä missä sen pitäisi olla satasta koko ajan niin että voi vakionopeuden panna päälle monet automaattisesti alkavat miettiä mikähän tämä nopeus mahtaa olla kun tolppa lähestyy semmoinen hupijuttu että ai kun haluttaisiin ettei tarvitse maksaa valtiolle sakkoja vaan tämä on semmoinen asia joka liittyy minun mielestäni reiluun yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon että osoitetaan autoilijoille mistä on kysymys ja niitä merkkejä ja kameroita pannaan vain vaarallisiin paikkoihin noin lähtökohtaisesti jolloin siitä tulee tilanne että jos joku ajaa selvästi ylinopeutta niin sitten valitsee itse sen ja oikeasti rikkoo liikenneturvallisuuteen liittyviä sääntöjä

koska aika nyt menee ja tämä laki tulee nopeasti voimaan

puhemies tämä esitys sinänsä lienee tekniikkaa mutta se liittyy kuitenkin isompaan kokonaisuuteen jonka jäljet menevät tuonne edelliselle eduskuntakaudelle jolloin jolloin tässä talossa hyväksyttiin tämä mittava virastouudistus liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalla silloin luotiin siis uusi väylävirasto ja ja liikenne ja viestintävirasto traficom ja sen lisäksi sitten nämä liikenteenohjauspalvelut siirrettiin lvmn hallinnonalan erityistehtäväyhtiöön silloin edellisessä tehtävässäni suhtauduin myönnän suoraan aika epäillen tähän koko harjoitukseen mutta oikeastaan haluaisin kuulla kuulla ministerin arvion nyt kun olette tehtävää

mikä kokemus teillä on ministeriössä tällä hetkellä tästä uudesta järjestelmästä näiden näiden keskusvirastojen ja näitten liikenteenohjauspalveluitten osalta toimiiko se tällä hetkellä optimaalisesti vai onko meillä tarpeen sitten myöhemmin kiinnittää huomiota joihinkin kohtiin esimerkiksi vaikka työnjaon osalta otan yhden esimerkin joka liittyy siihen että että vaikka väylävirasto lähtökohtaisesti vastaa meidän keskeisen tie ja raideinfran suunnittelusta niin kuitenkin traficom sitten hyväksyy nämä nämä suunnitelmat tuntuu erikoiselta minkä takia näitä näitä liikennepuolen tehtäviä on itse asiassa pilkottu näihin kumpaankin virastoon siinä on varmasti ollut jokin hyvä syy aikoinaan miksi näin on toimittu mutta mutta näin yksinkertaisen satakuntalaisen näkökulmasta tämä herättää ehkä enemmän kysymyksiä kuin taas vastauksia ministeri toivoisin teiltä arviota myös siitä miten tämä liikenteenohjauspalveluitten yhtiöittäminen on on sujunut muistan että silloin aikaisemmin pohdintoja käytiin aika paljon myös siitä miten käy esimerkiksi kustannusten tämän osalta koska kuitenkin nämä kustannukset perusväylänpidon momentilta silloin on tärkeätä huolehtia siitä että ne kustannukset ovat läpinäkyviä

perusväylänpidon momentista ei tule sellaista vuotavaa momenttia jolloin taas niitä määrärahoja ohjautuu eri tarkoitukseen kuin

arvoisa puhemies täydentäisin edustajien essayah ja eestilä puheenvuoroja siltä osin että ensinnäkin vahvasti tuen sitä ajattelutapaa että suomessa me kunnioittaisimme omaa identiteettiämme ja suomen kieltä on tavallaan kohtuutonta että otamme yrityselämästä mallia siinä että yritykset yhä useammin erityisesti ne yritykset jotka ovat kansainvälisessä vuorovaikutuksessa harrastavat vientitoimintaa kansainvälistä konsultointitoimintaa ja vastaavaa ottavat englanninkielisiä nimiä itsellensä jotta

mutta on aivan kohtuutonta että valtionyritykset jotka toimivat primäärisesti kotimarkkinoilla yhtä lailla alkavat anglosaksismien kautta ikään kuin identifioitumaan missä määrin itse kysyä tämä intelligent traffic management finland toimii kansainvälisesti kuinka paljon se harrastaa konsultointia tai ulkomaankauppaa vai ei kai tässä ole taustalla ajatus joku saattaisi ilkikurisesti kysyä että olemme ehkä tieverkostomme jossain vaiheessa myymässä ulos vähän niin kuin a la caruna tehtiin energiaverkostolle tästä ei ole kysymys tiedän sen mutta mutta jollain tavalla tuntuu tämäntapainen nimi nimi kummalliselta oudolta posti aikoinaan oli itella ja ja päätyi sitten palautumaan postiksi jotta me ymmärrämme suomessa mistä on kysymys ja toivoisi että tämäntapaiset valtionyritykset pyrkisivät olemaan suomalaisilla nimillä sisua ja niin edelleen aikaisemmin käytettiin sitten edustaja eestilän liikenteenvalvonnasta se ei tässä nyt ole varsinainen kysymys mutta haluaisin siihen esittää myöskin tuen tiheämmäksi tulossa suomessa on myöskin kohtuuttomuuksia ja itse asiassa liikenneturvallisuuden kannalta heikkouksia siltä osin että liian moni meistä minä mukaan luettuna tulee näille kamerapisteille ja näkee ja lyö jarrut päälle koska ei ole ihan täsmälleen varma oliko tässä kahdeksankymppiä kuusikymppiä vai satanen ja varmuuden vuoksi siinä lyödään sitten sitten äkkijarrutus ja seuraavalla autoilijalla sitten pulapaikka takana tai itse olen joutunut tilanteeseen että äkkijarrutus tapahtuu edessä ja ja joutuu sitten reagoimaan hyvin nopeasti tämä kameravalvonta erityisesti tällä tavalla että ne tehdään ansapaikkoihin että se tulee yhtäkkiä vastaan sieltä vaikeista kulmista vähän odottamattomiin tilanteisiin jotta saadaan ehkä maksimoitua niitä tuottoja ei ole tarkoituksenmukaista täytyy toimia kyllä ja on hyvä että liikennerajoituksia nyt seurataan mutta tässä täytyisi olla se arkijärki kädessä
en voi sanoa etteikö nimi olisi otsikossa otsikonmukainen mutta

arvoisa herra puhemies tämä hallituksen esityshän liittyy valtion kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja siksi on hyvä että se on nyt täällä meillä käsittelyssä vaikka se onkin hyvin teknisluontoinen asia niin käytännössä taustalla on viime vaalikaudella toteutettu lvmn alaisten virastojen uudistus ja sitä kautta se tulee meille käsittelyyn kyseessä on käytännössä seitsemän henkilötyövuoden mukainen henkilöstösiirto sieltä kaakkois suomen ely ely keskuksesta tänne itm finland oyhyn lyhennettynä

käyty keskustelua tästä nimikysymyksestä niin itse olen kyllä näitten kriittisten puheenvuorojen kanssa hyvin samaa mieltä siinä että kyllä meidän tulisi virastoissakin suosia suomenkielisiä nimiä jos kysytään tätä nimeä joltain kansalaiselta niin tuskin hän tietää mitä se tarkoittaa ja monet muutkaan ihmiset eivät sitä tiedä mutta oikeastaan kun ministeri on paikalla kiitos siitä että näitten molempien hallituksen esitysten aikana ministerillä on ollut aikaa kiireisistä ajoista huolimatta täällä olla meidän joukossamme salissa että kun nyt näitä tehtäviä siirretään kaakkois suomen elyltä tänne itm finland oyhyn ja kaakkois suomen ely on on itse kommentoinut toteamalla että tehtävien siirto on tarpeellinen tehtävien sujuvan sujuvan hoidon kannalta niin kuitenkin meillä jää sitten tiettyjä asiakaspalvelutehtäviä tuonne pirkanmaan ely keskukseen

se on ilmeisesti tarkoituksenmukaista että meillä silti on myöskin

väyläviraston vastuulla ja ja sitten pirkanmaan elyn vastuulla tiettyjä asiakaspalvelutehtäviä ja taas itm finlandille on täältä kaakkois suomen elyltä nämä siirretty

arvoisa puhemies ihan tämmöinen periaatteellinen puheenvuoro joka ilmeisesti liittyy tähän kyseessä olevaan asiaan on se että kun tehtäviä ja henkilöstöä siirtyy osakeyhtiöön niin miten tätä osakeyhtiöitä valvotaan että se ei ala elämään omaa elämäänsä ja keksi omia ideoita ja että se on selvässä ohjauksessa oikeastaan varsinainen kysymys liittyy siihen että kuinka iso hallitus tällä tulee olemaan ja keitä siellä hallituksessa on jotka alkavat sitten omien näkemysten mukaan ilmeisesti ohjaamaan tätä osakeyhtiön operatiivista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

arvoisa puhemies nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi merityötä koskevan kansainvälisen työjärjestön ilon vuoden kaksituhattakuusi yleissopimuksen ohjeistoon vuonna kaksituhattakahdeksantoista tehdyt muutokset sekä lain niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta vuonna kaksituhattakahdeksantoista ilon konferenssissa hyväksyttiin kolmikantaisen erityiskomitean valmistelemat muutokset merityöyleissopimuksen ohjeistoon muutoksen tarkoituksena on varmistaa merenkulkijoiden työsopimusten voimassaolon ja palkanmaksun jatkuvuus aluksen joutuessa merirosvouksen tai aseellisen ryöstön kohteeksi tällaisissa tilanteissa merenkulkijat saattavat olla vangittuina pitkiäkin aikoja merityöyleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksyminen suomen osalta ja niiden toimeenpano edellyttävät asiasta säätämistä lailla ohjeistoon tehtyjen muutosten toimeenpanemiseksi merityösopimuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että alukseen kohdistuneen merirosvouksen tai aseellisen ryöstön seurauksena vangitun työntekijän työsuhde ja siihen liittyvä palkanmaksu jatkuu vankeuden aikana esityksessä ehdotetaan lisäksi jo voimassa olevaan merityöyleissopimuksen ohjeistoon perustuvia täsmennyksiä merityösopimuslakiin merityöaikalakiin ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annettuun lakiin nämä muutokset koskevat muun muassa valitusmenettelyä aluksella aluksella sekä eräitä työ ja lepoaikoja koskevia kysymyksiä lisäksi eräisiin merityötä koskeviin lakeihin ehdotetaan teknisiä muutoksia merityöyleissopimuksen ohjeiston muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan kahdeskymmeneskuudes päivä joulukuuta kaksituhattakaksikymmentä ja tarkoituksena on että muutosten voimaansaattamista koskeva laki ja merityösopimuslain ohjeiston muutoksiin perustuvat muutokset tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samaan aikaan kuin muutosten kansainvälinen voimaantulo muiden lakien ehdotetaan tulevan voimaan ensimmäisenä päivänä heinäkuuta kaksituhattakaksikymmentä
arvoisa puhemies joku iltapäivälehti näytti jo ilakoivan tällä lakiesityksellä että merirosvouksessa siepatun palkanmaksu turvattava tai jotain muuta vastaavaa on ihan ymmärrettävää niin kuin ministeri tuossa kävi läpi että tämä liittyy kansainvälisen työjärjestön

merirosvousta yllättävästi alkoi olla erityisesti afrikan rannikon tuntumassa mutta myöskin sitten viime aikoina on paljon puhuttu tällaisesta valtioitten harjoittamasta en tiedä onko se nyt ehkä merirosvousta vai pikemminkin alusten haltuunottoa tai kaappausta varmaan tämäntyyppisissä tilanteissa myöskin sitten tällainen lainsäädäntö olisi sovellettavissa sinällänsä on tietenkin tarkoituksenmukaista viedä tätä eteenpäin ja suomalaiseen lainsäädäntöön

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä valiokunnan puheenjohtaja edustaja kontula
arvoisa puhemies laki syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien aineiden aineiden ja menetelmien rekisteristä oli meillä työ ja tasa arvovaliokunnassa pitkään käsittelyssä esitys on poliittisesti kutakuinkin ongelmaton eikä herätä minkäännäköisiä poliittisia intohimoja suuntaan tai toiseen mutta teknisesti se oli hyvin hankala koska siihen sovitetaan eun tietosuoja joka sinällään on varsin uutta lainsäädäntöä ja ja jonka kansallisesta kansallisesta käytöstä meillä ei ole vielä kovin pitkälle vakiintuneita käytäntöjä no valiokunta päätyi mietinnössään kolmeen tarkennukseen ensinnäkin perustuslakivaliokunnan suosituksesta avaamme mietinnössä henkilötietojen suojan mekanismia hieman hallituksen esitystä tarkemmin toiseksi pykälissä virtaviivaistamme julkisuuslakiin säännöstä tietojen luovuttamisesta tutkimustarkoituksiin ja kolmanneksi tarkennamme säilytysaikaa koskevaa säännöstä rajaamalla sen selkeästi vain rekisteriin

aivan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja totesi tässä ei sinällänsä poliittisesti varmastikaan ole suuria erimielisyyksiä mutta valiokunta on tehnyt hyvää työtä siinä että se on pystynyt ottamaan huomioon nämä euroopan unionin yleisen tietosuoja asetuksen vaatimukset jotka vaikuttavat siihen miten näitä henkilötietoja käsitellään ja miten niistä asioista voidaan ja on tarpeen säätää sitten kansallisesti on tärkeää että näistä tällaisista työpaikalla käytetyistä aineista seoksista työmenetelmistä jotka aiheuttavat syöpää tai vaurioittavat perimää sekä myöskin niistä työntekijöistä jotka altistuvat näille tekijöille on tiedot koottuna työnantajan työnantajan pitämään luetteloon merkityt tiedot ilmoitetaan edelleen työterveyslaitoksen pitämään niin sanottuun asa rekisteriin ja laissa sitten säädetään myöskin tietojen luovuttamisesta asa rekisteriin sekä tietojen säilyttämisajoista valiokunta on tehnyt tässä hyvää työtä ja siinä mielessä asia riidattomana menee eteenpäin

arvoisa puhemies kiitän valiokunnan puheenjohtajaa tiiviistä ja analyyttisestakin esittelystä tässä asiassa haluan esittää kolme lyhyttä kommenttia ensimmäinen liittyy siihen että tässähän on kuten valiokunnan puheenjohtajakin totesi hyvin paljon kysymys tietosuojasta jos konkretisoin asiaa esimerkillä jos henkilö on työskennellyt sellaisissa olosuhteissa joissa hän tulee merkityksi tällaiseen syöpävaarallisen työn rekisteriin ja sitten hän vaihtaa myöhemmin työpaikkaa niin on erittäin merkittävää että se tieto tai ikään kuin leima joka tämmöiseen rekisteriin kuulumisesta hänelle voisi olla tullut siitä ei kulkisi väärällä tavalla eteenpäin koska tiedämme että työnantajat saattavat miettiä että jos henkilö tulee vaikkapa

vain tällaisen yhden esimerkin mutta minusta nämä on täällä nyt hyvin hallittu sillä tavalla kuin nämä on tähän kirjoitettu en halua laajentaa nyt ikään kuin muihin asioihin tätä asiaa mutta sen verran kuitenkin ilman mitään keinotekoista siltaa esitän näkemyksen siitä mikä yhteys nyt käsillä olevaan ja paljon tämän päivän asioihin liittyvään koronaepidemiaan tälläkin asialla voi olla ja löydän siitä kaksi näkökulmaa ensimmäinen on se että ihmisen sairaudet kehittyvät hyvin monimutkaisesti ja me olemme lainausmerkeissä sanottuna ihan käsittämättömän ihmiskokeen osana tällä hetkellä liikennetapaturmat vähenevät työtapaturmat vähenevät ja voimme olettaa että myös työelämässä aiemmin esiintynyt altistuminen esimerkiksi syöpävaarallisille aineille vähenee kun ei olla niissä töissä tämä tullee näkymään sitten sillä tavalla että kun myöhemmin voimme jälkikäteen tarkastella näitä aikoja joita nyt elämme niin vaikka elämme tämmöisen epidemian aikaan niin meillä tietyt sairaudet vähenevät mutta sitten on se toinen puoli johon täällä viitattiin itse asiassa edustaja räsäsen puheenvuorossa kun käsiteltiin tätä ajoneuvokysymystä eli nythän suomessa vuosittain tulee noin kolmekymmentäviisituhatta uutta syöpätapausta ja ei tarvitse olla kuin kahden tai kolmen kuukauden jakso jolloin ihmiset eivät hakeudu kiireettömään hoitoon tai eivät voi hakeutua kiireettömään hoitoon yhtä nopeasti kuin aikaisemmin jolloin kysymys on siitä että sinä aikana uusia syöpiä kuitenkin tulisi sitten useita tuhansia ja vaikka vain murto osaan niistä kohdistuisi diagnostiikan myöhästyminen niin voimme nähdä myöhemmin syöpätapausten vaikeutumista ja kasvua näiltä osin eli tätä asiaa on täällä jo aikaisemmin käsitelty ja sillä tavalla se liittyy nytkin käsiteltävään asiaan
arvoisa puhemies

niin kuin muutkin täällä pidän hyvin tärkeänä että ihmisten yksityisyydestä ja henkilötietojen suojasta pidetään huolta vaikka rekisteriin merkitty tieto ei suoranaisesti kerro ihmisten terveydestä voi rekisteröitävistä henkilötiedoista ilmetä sellaisia tietoja ja odotuksia työntekijän terveydentilasta jotka saattavat altistaa työntekijän tietojen väärinkäyttöön liittyville riskeille

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies tässäkin on kyseessä suomen ja ykn välillä kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta teknologiainnovaatioiden laboratorion untilin asemasta sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten määräysten voimaansaattamisesta tämän keskeisenä tavoitteena on soveltaa ykn hankepalveluiden toimiston suomen toimistosta tehtyä sopimusta until toimistoon suomessa sekä toimiston ja sen henkilöstön erioikeuksiin ja

on nostettu tiettyjä epäilyksiä siitä että sen johtoa oltaisiin mahdollisesti painostettu osaksi suurvaltapolitiikkaa arvoisa puhemies näen todella tärkeänä että tällaisena aikana yk järjestöjen tällainen täydellinen riippumattomuus ja poliittinen neutraliteetti pystytään säilyttämään siinä mielessä se on koko yk järjestelmän uskottavuuden kannalta ehdottoman tärkeää tietysti tällaisessa kriisissä kun ollaan niin kriisin läpi mennään ja tehdään niitä kriisitoimenpiteitä mutta varmasti jälkikäteen on on syytä arvioida onko kiinalla esimerkiksi ollut tiettyjä painostustoimenpiteitä whota kohtaan ja esimerkiksi kriisistä tiedottamiseen ja pandemiasta pandemiasta tiedottamiseen eteenpäin arvoisa puhemies tähän esitykseen palatakseni niin sinällänsä taas jälleen

ulkoasiainvaliokunnan mietintö tähän hallituksen esitykseen koskien untilin rahoitusta ja sen pysyvyyttä suomessa on yksimielinen eli siinä suhteessa tämä on täysin riidaton valiokuntahan painottaa omassa kannanotossaan juuri sitä että tässä on hyvin keskeistä se että suomi avautuu suhteessa kansainväliseen yhteisöön ja näiden pienten yk instituuttien kautta joita tänne on nyt asteittain tullut tänne suomeen alkaa muodostua tämmöistä yk laitosten kansainvälisten laitosten perhettä aikoinaan kahdeksankymmentä luvulla ensimmäisenä laitoksena oli tietysti ykn yliopiston alainen kehitystutkimuslaitos wider ja myöhemmässä vaiheessa me olemme saaneet hankepalvelutoimisto unopsin tänne ja sitten nyt tämän untilin eli

tässä mietinnössä jonka ulkoasiainvaliokunta on tässä tehnyt myöskin alleviivataan sitä että tämän tematiikka ja painopistealueet vastaavat suomen kehitysyhteistyön painotuksia sen vuoksi että tämä rahoitetaan suomen osalta kehitysyhteistyövaroin eli se on oda kelpoista rahoitusta joka tässä on taustalla siinä on hyvin merkittävää se että ne painopisteet korostavat eivät ainoastaan teknologisia innovaatioita teknisessä mielessä vaan myöskin sosiaalisia innovaatioita jolloin jolloin me näemme tämän kokeilu ja innovaatiotoiminnan laajemmasta kehityspoliittisesta perspektiivistä

painopisteet ovat kestävässä kehityksessä ilmastonmuutoksessa koulutuksessa sekä rauhan ja turvallisuuden kysymyksissä nämä ovat oikeita huomioita oikeita painopistealueita ja ne ovat suomen kehityspolitiikan mukaisia painopisteitä ja siinä suhteessa me myöskin edellytämme sitä että jos täällä yk laitokset toimivat niin ne liikkuvat näissä näissä kulmissa nämä kaikki kolme laitosta unops wider ja until täydentävät toisiansa kun tässä tapauksessa tämä until sijoittuu vielä tuonne espoon suuntaan niin sinne tulee semmoisia tietyntyyppisiä synergiaetuja siitä yhteisyydestä että nämä ovat kaikki teknologisen innovaatiopuolen toimintoja älyllisten toimintojen puolella vaikka nyt sitten kehitystutkimuksen osalta ja ja tässäkin suhteessa nämä laitokset toinen toisiaan tukien muodostavat jo pienen ryppään tässä suhteessa ei ole vielä kuitenkaan syytä juhlia suomea kansainvälisten instituutioiden keskuksena vaan kyllähän tietysti geneve ja wien säilyvät edelleenkin eurooppalaisina keskeisinä yk laitosten sijoituspaikkoina siellä on vielä roomaa pariisia kööpenhaminaa ja niin edelleen jotka paljon vahvempi ykn läsnäolo mutta näin suomikin omalla tavallaan omalla tavallaan tulee tähän ykn tukemiseen mukaan edustaja essayah viittasi tähän laajempaan yk järjestelmän kriisiin siltä osin että jotkut kansainväliset toimijat ovat irrottautumassa yk perheen piiristä hän viittasi siihen että on syytä käydä lävitse mahdollisesti kiinan toimet suhteessa whohon onko siellä sidonnaisuuksia jotka ovat whon riippumattomuutta heikentäneet kyllä sitäkin on syytä tutkia mutta myöskin toisinpäin on valitettavaa että ennen kaikkea johtava rahoittajataho on reagoinut myöskin erittäin ei rakentavasti suhteessa näihin yk järjestelmän toimintoihin vetäytymällä whon rahoituksesta ja tämä kriisi tietysti täytyy nähdä kokonaisuutena syytä on keskustella laitosten riippumattomuudesta ja roolista mutta tämäntapaiset äkilliset eleet ovat huonoja suomi tässä suhteessa toimii pitkäjänteisesti ja hienosti myöskin whon suuntaan on lisännyt rahoitustaan ja nyt tässä untilin kohdalla me saamme tänne uuden pysyvän ykn instituutin jota on tervehdittävä ilolla